Me tarvitsemme tehokkaan rahanpesudirektiivin, jonka tulee oikeasti pitää sisällään myös veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu rahanpesurikoksina, kuten myös laittoman nettipelaamisen ja siihen sisältyvän rahanpesun rikokset. Tarvitsemme tehokkaita toimia tällä puolella